Talibania lähellä olevien ääriryhmien toiminta asettaa lapset alttiiksi vaaralliselle taudille ja elinikäiselle vammautumiselle, ja näin lapsilta riistetään oikeus terveydenhuoltoon.

Maassa on syytä aloittaa laaja vuoropuhelu yhteisöjohtajien ja kansalaisten kanssa, jotta luottamusta rokotuskampanjoihin voidaan vahvistaa ja samalla naisten asemaa aktiivisina yhteiskunnan jäseninä tulee parantaa. Onkin myönteistä, että Pakistan ja sen kansalaisyhteiskunta ovat tuominneet hyökkäykset ja ryhtyneet asiassa toimiin.